Te puhuitte tekopyhyydestä. Se on erittäin vaatimatonta sen rinnalla, mitä Te edustatte nyt, tupakkateollisuuden pyrkimyksiä. Eikö Teitä yhtään järkytä se, että todellakin joka toinen tupakoitsija jollain tavalla sairastuu tähän tupakkaan?